Arvoisa puhemies, minun mielestäni GSP järjestelmän ajatus on EUn parasta ulkopolitiikkaa.

Erityisesti kaikki paitsi aseet aloite on yksi EUn innovatiivisimmista politiikan toimista. Etuuksien palautus on upea mahdollisuus ja tunnustus Burmalle. Pakkotyö ei kuitenkaan ole Burman Myanmarin ainoa ongelma eikä yritysvastuu ainoa ratkaisu. Maassa on todella vakava poliittinen kriisi meneillään etenkin Rakhinen ja Kachinin osavaltioissa. Emme saa tilanteen antaa unohtua muiden edistysten nojalla.

Todellinen luku on varmasti paljon suurempi, sillä niin sanottuja rohingya muslimeja ei usein rekisteröidä sisäisiksi pakolaisiksi, koska heitä ei pidetä maan kansalaisina. Ongelma on pakolaiskriisiä paljon systemaattisempi, sillä muslimit eivät pääse Rakhinen osavaltiossa kouluihin eivätkä he saa matkustaa muualle maahan. Sisäisten pakolaisten tilannetta on kuitenkin parannettava heti. Ihmisoikeusraporttien mukaan muslimeja on pakotettu väliaikaisille leireille, jotka sijaitsevat rannikoiden pahimmilla syklonialueilla. Kaikki ymmärtävät, mikä hankkeen tarkoitus on.

Myös terveydenhoito on suuri ongelma leireillä ja tässäkin kuussa ripuli on vienyt monen lapsen hengen eikä synnyttäville ole klinikoita. Toivonkin että EU lunastaa lupauksensa Burman Myanmarin suhteen ja ryhtyy tositoimiin Rakhinen kriisin ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että etniset rikokset tutkitaan kunnolla. Kannatankin esittelijän ehdotusta poliittisen viestin sisällyttämisestä komission GSP päätökseen.